Arvoisa puhemies, kansanmurha on vakava rikos. Sen tekijät, teettäjät ja suunnittelijat on saatava oikeuden eteen ja tuomituiksi.

Ihmisoikeudet ja nimenomaan tämä vakava, satoja tuhansia, miljoonia ihmisiä koskettanut kansanmurha on saatava tutkituksi, ja kansainvälisen rikostuomioistuimen pidätysmääräys on saatava toteutettua.